Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, lämmin kiitos esittelijä Gerben Jan Gerbrandylle erinomaisesta työstä. Resurssitehokkuuden parantaminen eli se, että tuotamme hyvinvointia vähemmällä luonnonvarojen käytöllä, on yksinkertaisesti välttämätöntä, jos haluamme, että teolliset yhteiskunnat voivat jatkaa olemassaoloaan. On tervetullutta, että ympäristökomissaari Potočnik on ottanut asian erityisesti työnsä kohteeksi, ja myös komission tiekartta on tervetullut. Vähemmän tervetullutta on se, että komissiosta ei ole yli kahdessa vuodessa tullut vielä yhtään konkreettista asiaan liittyvää ehdotusta. Esimerkiksi se, että metallisten juomapakkausten kierrätyksen tehostaminen panttien avulla, mikä ainakin omassa maassani toimii erittäin tehokkaasti, laajennettaisiin EUn kattavaksi, ei ole edennyt yhtään. Ympäristövaliokunnan mietinnössä tärkein osa onkin vaatimus selkeistä ja mitattavista indikaattoreista sekä alakohtaisista tavoitteista. Me kaikki olemme oppineet sen, että tällaisia tarvitaan, jotta oikeasti tapahtuisi jotakin. Jos tavoitteet jäävät yleiselle tasolle, ne jäävät pelkiksi puheiksi. On tärkeää päästä erityisesti neitseellisten luonnonvarojen käytön absoluuttiseen vähentämiseen. Ei riitä, että vähennetään tuotannon määrään suhteutettua luonnonvarojen kulutusta, jos samalla luonnonvarojen kokonaiskulutus kuitenkin kasvaa. Monia asioita tarvitaan, ja yksi niistä on kierrätyksen tehostaminen. On ristiriitaista ja järjetöntä, että pidetään paljon poliittisia puheita, joissa ollaan huolissaan harvinaisten maametallien saatavuudesta, mutta kuitenkin samaan aikaan kierrätämme niistä alle yhden prosentin. Esimerkiksi tonnissa kierrätettyjä elektroniikkalaitteita voi olla kultaa 15 kertaa enemmän kuin tonnissa tavallista kultamalmia. Tonni kierrätettyjä matkapuhelimia voi siis säästää 15 tonnia kultamalmia ja lisäksi monia muita malmeja. Luonnonvarojen tuhlailevan käytön kääntöpuoli on kaivosbuumi, joka näkyy myös omassa maassani, joka on kohta kuin reikäjuusto, erityisesti pohjoisessa. Valitettavasti joistakin kaivoksista on tullut surullisen kuuluisia siksi, että ne aiheuttavat ympäristöön saastepäästöjä monikymmen tai jopa monisatakertaisesti lupa arvoihin verrattuna. Kaikki mitä voimme tehdä resurssitehokkuuden parantamiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi vähentää myös kaikkia kaivostoimintaan liittyviä ympäristöhaittoja.